Nepalin pääpuolueet kannattavat Kiinan painostuksesta tätä niin sanottua yhden Kiinan politiikkaa, ja ne pitävät Tiibetiä erottamattomana osana Kiinaa. Näistä syistä tiibetiläispakolaiset ovat Nepalissa koko ajan tiukassa kontrollissa. Vaikka tämä päätöslauselma käsittelee vaalikieltoa, taustalla on Kiinan miehitys Tiibetissä. Kiinan vaikutusvalta ja painostus kasvavat koko ajan taloudellisen vaikutusvallan myötä. Tämä kuten myös edellinen päätöslauselma Ai Weiweistä osoittavat, miten synkkää Kiinan kommunistisen puolueen harjoittama politiikka on. Aivan kuten komission jäsen totesi, Euroopan on osoitettava yhden äänen politiikkaa Kiinaa kohtaan.